Arvoisa puhemies, maailma on joutunut vakoiluhulluuden valtaan. Kenen tahansa tiedot voidaan napin painalluksella ottaa tarkempaan syyniin. Työnsä luonteen vuoksi vakoilijat elävät usein itse sitä huomaamatta omassa harhaisessa maailmassaan. Euroopan on käytävä oma perusteellinen keskustelu siitä, mikä on asiallista ja sopivaa suhteessa liittolaisiin. Parlamentin tulisikin muistaa ja palkita Guardian lehden kaltaisia demokratian puolustajia. Nyt on kurinpalautuksen aika. Vakoilupäälliköt on raahattava säännöllisesti parlamentaarisiin komiteoihin. Heitä on kuultava, mutta heidän on myös kuultava meitä. Miltä maailma heidän kuplansa ulkopuolella näyttää? Eurooppalaisella demokratialla on näinä aikoina riittävästi ulkoisia vihollisia.